Haluankin erityisesti kiittää komissaaria ja esittelijää peräänantamattomasta, tahtovasta ja myös rohkeasta työstä, jota he ovat tehneet syöpävaarallisten aineiden vähentämiseksi työympäristössä.

Sen takia kannattaisin lämpimästi esittelijän ehdotusta siitä, että uusi komissio alkaisi valmistella jo tämän lainsäädännön revisiota ja yleiseksi käytännöksi otettaisiin lainsäädännön uudelleentarkastelu, esimerkiksi viiden vuoden välein, jolloin voimme pysyä kehityksen kärjessä